Arvoisa puhemies, Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut entistä epävakaammaksi. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat kietoutuneet yhteen. Cyberuhkat, hybridisodan käynti, ääriliikkeiden nousu, radikalisaatio, terrorismi, maahanmuuttokriisi, kaikki nämä tarkoittavat sitä, että Euroopan unionin on toimittava entistä tiiviimmin yhteen turvallisuuden varmistamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi. Samaan aikaan kuitenkaan perinteinen sotilaallinen uhka ei ole väistynyt Euroopan rajoilta. Sen osoittaa Venäjän aggressiivinen toiminta Ukrainassa. Edelleenkin Euroopan maille Nato on turvallisuuspoliittinen ja sotilaspoliittinen perusratkaisu, eikä Euroopan unionin pidä lähteä Naton rinnalle rakentamaan kilpailevaa organisaatiota. Mutta on kannatettavaa, että Euroopan unionin maat tiivistävät omaa yhteistyötään osana Naton eurooppalaista pilaria, ja on aivan oikein ja perusteltua, että Eurooppa ottaa itse myös enemmän turvallisuuspoliittista ja sotilaspoliittista vastuuta Euroopasta.